Arvoisa puhemies, sekä komissio että muut EU elimet ja parlamentti ovat tehneet erittäin hyvää työtä ja suunnitelmia kyberturvallisuuden parantamiseksi mutta pahoin pelkään enemmän tämän päivän ja eilisen uhkiin mitoitettuna.

itseohjautuvissa autoissa ja muussa liikenteessä jne.

Sitä varten mielestäni Euroopan unioni tarvitsisikin hyvin laajan ja hyvän kyberturvallisuuskeskuksen, jossa on sekä tutkimusta että ennakointia.